Arvoisa puhemies, Euroopan unionin opiskelijavaihto ohjelmat ja aivan erityisesti Erasmus ovat EUn merkittävimpiä menestystarinoita, unionin varsinainen kruununjalokivi.

Nämä luvut ovat huikeita ja käytännössä se on merkinnyt vilkasta yhteistyötä, kokemusten vaihtoa sekä uusien asioiden oppimista niin korkeakoulujen välillä kuin itse vaihto ohjelmaan osallistuneiden nuorten osalta. Tämä on Euroopan yhdentymistä parhaimmillaan! Erasmus tekee ikään kuin EUn vision todeksi. On syytä muistaa, että EU rahoittaa korkeakoulujen vaihto ohjelmien rinnalla myös perusasteen, ammatillisen ja aikuiskoulutuksen vaihto ohjelmia. Myös ne mahdollistavat yhtälailla kokemusten vaihdon ja toisilta oppimisen.